Arvoisa puhemies, Liettua hoiti puheenjohtajakautensa aivan mallikkaasti, onnittelut siitä. Valitettavaa on, että puheenjohtajakausi tullaan kuitenkin muistamaan lähinnä vain siitä, että itäinen kumppanuus kärsi haaksirikon. Se oli Liettuan puheenjohtajakauden painopiste.

On hyvä asia, että neuvotteluja Ukrainan kanssa jatketaan.

Se on Euroopan etu, se on maailman etu, ja se takaa myös rauhan.